koko eurooppalainen rauhan ja hyvinvoinnin tehtävä epäonnistuu kohtalokkaalla tavalla. Olemme nähneet viimeisten kahden vuoden aikana, että yksittäiset toimet eivät riitä.

Gauzèsin mietintö vaikeuksissa olevien euroalueen valtioiden talouden ja julkisen talouden valvonnasta on osa tätä suurempaa ja välttämätöntä rakenteellista ratkaisua. Me elämme historiallisen vaikeaa vaihetta Euroopan tiellä kohti parempaa huomista.

Jäsenvaltiot eivät pysty yksin kohtaamaan ongelmia globaalissa taloudessa, siksi meidän täytyy toteuttaa kaikki ratkaisut, jotka edistävät taloudellista integraatiota. Näistä koko Euroopan tulevaisuuden kannalta ratkaisevista syistä äänestin tämän mietinnön ja sen myötä syvemmän taloudellisen integraation puolesta.